Iranissa loukataan vakavasti ihmisoikeuksia, ja myös Irakissa on uudelleen huomattavia ongelmia ihmisoikeuksien noudattamisessa.

Kaiken tämän olemme nähneet sen jälkeen, kun Yhdysvaltain johdolla tunkeuduttiin Irakiin ja se osaltaan vaikutti suureen epävakauteen koko alueella ja käynnisti väkivaltakierteen, jota ei ole vieläkään saatu poikki. Euroopan unionin pitää olla selkeä mielipiteissään ja tukea ihmisoikeuksia ja demokratian vahvistamista. Mutta kärsivällisyyttä tämä vaatii. Pikavoittoja ei ole tiedossa.